Tuo tilanne oli ainutlaatuinen, sillä maolaisten kanssa ei sopinut heitä vastaan taistellut kuninkaan kontrolloima armeija, vaan muut poliittiset puolueet.

Nepalille on tarjottava apua sen integroidessa entisiä maolaisia kansalliseen armeijaan ja turvallisuusjoukkoihin sekä muihin tehtäviin. YKn tulisi puuttua nopeasti nepalilaisten rauhanturvajoukoissa ilmenneisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.